Arvoisa puhemies, kehitysyhteistyön tärkeä periaate on koetuksella.

Yksi hyvä keino auttaa on ollut paikallisten ihmisoikeusjärjestöjen tukeminen. Heidän työnsä on nyt entistä vaikeampaa, kun seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien puolustaminen voi viedä vankilaan.